Arvoisa puhemies, nyt on ehdottomasti saatava tappaminen loppumaan ja pakolaissuunnitelma käyntiin ja uskon, että Euroopan unioni tekee tässä parhaansa. Mutta sitten on paljon syvällisempääkin pohdittavaa miten on mahdollista, että sotien jälkeen rakkaudella ja intohimolla rakennetut kansainväliset instituutiot kuten YK, turvallisuusneuvosto, Nato ja Euroopan unioni ovat niin kykenemättömiä ratkaisemaan kansainvälisiä vakavia kriisejä? Ja juuri tämän takia Yhdysvallat ovat tietyllä tavalla maailman poliisi.

Sen takia pitää vielä edelleen vahvistaa Euroopan unionin mahdollisuuksia kriisin hallinnassa ja toiminnassa.